Arvoisa puhemies, Georgian vaalit olivat tosiaankin rohkaiseva esimerkki koko Kaukasian alueelle, ja tästä on annettava ihan erityinen tunnustus Saakašvilin hallinnolle. Niin kuin monet ovat todenneet, niin varmasti vielä vaalirahoituslainsäädännön toimeenpanossa on parantamisen varaa. EU on kiinnittänyt myös huomiota oikeuslaitokseen liittyviin ongelmiin, mutta viime vuosina Georgiassa on tehty hyvää työtä korruption kitkemisessä ja julkisten palveluiden parantamisessa. Kansalaisten äänestysaktiivisuus ja kansalaisyhteiskunnan näkyvä toiminta ovat myös olleet hyvin rohkaisevia merkkejä demokraattisten arvojen juurtumisesta maassa. Olisinkin halunnut kysyä komissaarilta, että kun kesällä 2012 aloitettiin EUn ja Georgian välillä viisumivapausdialogi, niin mitä tälle toimintasuunnitelmalle tällä hetkellä kuuluu ja mitkä ovat seuraavat askeleet uudistusten tiellä?